Tänään vetoamme erityisesti Solomonin tapauksen puolesta, mutta kuitenkaan merkittävää edistystä ei ole tapahtunut ja arabikevään jälkeen Siinain pakolaistilanne on edelleenkin hyvin hälyttävä.

Onko komissio tietoinen tästä jatkuvasta elinkaupasta? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta nämä alueen ihmisoikeusrikkomukset kuten kidutukset ja ihmissalakuljetukset voidaan lopettaa?